ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään kolmannen lisätalousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

arvoisa puhemies tarkoitukseni oli äänestää jaa sillä muuten tuosta edestä tulisi sapiskaa
kirjataan kirjataan pöytäkirjaan molemmat

arvoisa puhemies tarkoitukseni oli painaa jaa ääntä mutta myöhästyin
kirjataan tässäkin tapauksessa koko selvitys pöytäkirjaan

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kolme pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa on kysymys opetustoimen täydennyskoulutusvelvollisuuden vahvistamisesta tämä liittyy siihen että opettajien on oltava koko ajan ajan tasalla siitä opetuksen sisällöstä ja muutenkin on tärkeää että opettajilla olisi mahdollisuus täydennyskoulutukseen tämä tuo velvollisuuksia opettajille mutta myöskin opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tällainen vastaavanlainen lakisääteinen velvollisuus on muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöllä arvoisa puhemies tämän aloitteen pääasiallinen sisältö kuuluu siis näin varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle ja tuottajalle säädetään velvollisuus huolehtia kasvatus opetus ja ohjaushenkilöstön sekä esimiesten ammatillisesta osaamisesta ja kehittämisestä ammatillisen osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä tarkoitetaan tälle henkilöstölle työajalla tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta joka on tarpeen mainitun henkilöstön perehdyttämiseksi ammatillisen osaamisen ajantasaisena ajantasaisena ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn työtehtävien ja työmarkkinoiden asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita kasvatus opetus ja ja ohjaushenkilöstölle sekä esimiehille on laadittava oma henkilökohtainen ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelma jota päivitetään vuosittain ja sen toteutumista ja vaikuttavuutta on seurattava ja arvioitava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman on sisällettävä arvio henkilön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva suunnitelma perehdytys ja koulutustarpeista jotta henkilö voi hoitaa työnsä hyvin ja pysyy työmarkkinakelpoisena

sitä mieltä että ammatillisen osaamisen kehittämistoiminnalla on myönteinen vaikutus opetukseen selvitysten mukaan perehdytystä ei ole juuri tarjolla työturvallisuuslain neljännentoista pykälän mukaan työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä että työntekijä saa riittävän perehdytyksen työhönsä perehdyttäminen on tärkeää esimiesten ja opettajien viihtymisessä ja pysymisessä opetusalalla sekä esimiesten ja opettajien lasten oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa esimerkiksi norjassa uusien opettajien kaksivuotisesta mentoroinnista säädetään lailla suomessa uran alkuvaiheessa olevien opettajien perehdyttäminen ja tukeminen on vähäistä oecdn kansainvälisen opetuksen ja oppimisen tutkimuksen mukaan suomessa ainoastaan kahdeksantoista prosenttia opettajista ilmoitti osallistuneensa ensimmäisessä työpaikassaan viralliseen perehdyttämisohjelmaan ja kaksikymmentäkolme prosenttia epäviralliseen perehdyttämisohjelmaan rehtoreista seitsemänkymmentäneljä prosenttia kertoo että heillä ei ole koulussa tarjolla opettajilleen mentorointiohjelmaa osana opettajien täydennyskoulutusta siitä huolimatta kuusikymmentäkuusi prosenttia rehtoreista piti mentorointia kuitenkin tarpeellisena vuonna kaksituhattaviisitoista perusopetuksen opettajista mentorointia oli saanut alle viisi prosenttia lukiokoulutuksessa noin kolme prosenttia ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kuusi prosenttia sekä työsuhteisten että virassa olevien osalta on säädetty että työnantajan on pyrittävä pitämään huolta siitä että he voivat suoriutua työstään ja tehtävänsä hoidosta myös silloin kun toimintaa tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutetaan muutetaan tai kehitetään työnantajan on myös pyrittävä edistämään ja viranhaltijan mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemisessä opettajankoulutus on suomessa tutkimusperusteista ja kansainvälisestikin erittäin laadukasta opettajan uran aikaiseen kehittymiseen ei kuitenkaan ole panostettu riittävästi jotta takaisimme ajantasaisen ja tasa arvoisen koulutuspolun jokaiselle oppijalle suomessa vuonna kaksituhattaviisitoista opettajista ja oppilaitosjohdosta ainoastaan seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia osallistui täydennys ja jatkokoulutukseen perusopetuksen opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen oli vuonna kaksituhattaviisitoista noin kahdeksankymmentä prosenttia joillakin opettajaryhmillä osallistumisprosentti oli kuitenkin vain viisikymmentä prosenttia arvoisa puhemies yhteistoiminnasta annetut lait velvoittavat työnantajaa laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö ja koulutussuunnitelmat työntekijöiden ja viranhaltijoiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi suunnitelmissa on on oltava arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt kyse on lähinnä työntekijöiden ja viranhaltijoiden täydennys jatko ja uudelleenkoulutustarpeista ja mahdollisuuksista sekä vuosittaisesta toteuttamissuunnitelmasta

arvoisa puhemies että meillähän on varhaiskasvatuslaki ottanut tämän jo huomioon mutta valitettavasti muita muita lakeja tämä ei vielä koske tai missään muussa laissa tämä ei vielä ole eri aloilla on lisäksi lisäksi säädetty täsmällisemmin työnantajan velvollisuudesta ylläpitää henkilöstönsä osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta kasvatus koulutus ja tutkimusalalla ainoastaan varhaiskasvatuslaissa on säädetty erikseen asiasta varhaiskasvatuslaissa kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä pykälässä säädetään erikseen varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan velvollisuudesta huolehtia siitä että varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu riittävästi ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään täydennyskoulutukseen täydennyskoulutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta on seurattava ja arvioitava opetus ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä täydennyskoulutuksen sisällöstä määrästä järjestämisestä seurannasta ja arvioinnista asetusta asiasta ei kuitenkaan ole annettu tämä vastaavanlainen asetuksenantomahdollisuus on myös sote laissa ja sellainen asetus on kyllä annettu vastaavaa täsmennystä tarvitaan kaikkiin muihinkin koulutus ja tutkimusalan omiin lainsäädäntöihin

ja samalla myös varhaiskasvatuslain velvoitetta on tarkennettava jotta se turvaa henkilöstön osaamisen kehittymisen säätäen sen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän tehtäväksi eli tämä lakipaketti pitää sisällään muutoksia varhaiskasvatuslakiin mutta sitten liittää opettajien täydennyskoulutusvelvoitteen ja oikeuden kaikkiin muihin lakeihin jotka koskevat opetus koulutustehtävissä olevia henkilöitä kiitoksia

arvoisa herra puhemies

kaikenlaiseen työhön tarvitaan yritteliästä ja vastuullista asennetta se tuo motivaation tehdä työtä työstä voi muodostua kutsumus ja intohimo jonka kautta voi suoraan tai välillisesti auttaa ja tukea toisia ihmisiä ja koko yhteiskuntaa opettajan työ on mitä suurimmassa määrin tällaista itsensä tarpeelliseksi kokeminen tekee työstä ja osaltaan koko elämästä merkityksellistä suomalaiset osallistuvat aikuiskoulutukseen verrattain paljon mutta toki aiempaa vähemmän osaaminen ja osallistuminen kasautuvat aikuiskoulutukseen on osoitettu resursseja suomessa oecd maiden mittarilla mitattuna ihan kärkikolmanneksen joukossa suuri osa työntekijöistä katsookin että työpaikka tukee oppimista suomen korkeasti koulutetut ja hyväpalkkaiset osallistuvat kuitenkin aikuiskoulutukseen huomattavasti enemmän kuin matalapalkkaiset ja heikon peruskoulutuksen omaavat koulutuksen kasautuminen on oecd maiden kärkeä täällä suomessa suomalaisten työikäisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on joka tapauksessa kansainvälisesti hyvällä tasolla tilastojen mukaan suomi sijoittaa muihin oecd maihin nähden paljon resursseja työikäisen väestön kouluttamiseen mutta tulokset ovat keskitasoa tähän johtaneita syitä on tarpeen kartoittaa on syytä pohtia myös sitä miksi kaikki eivät halua osallistua täydennyskoulutukseen mitkä ovat syyt joita joita pitäisi selättää koulutus ja työ on vaikea sovittaa yhteen perheelliset kokevat puutetta ajasta koulutusta ei järjestetä riittävän lähelle työnantaja ei tue kouluttautumista on liian kallista tai sopivaa koulutusta ei löydy talis tutkimuksen mukaan opettajat kokevat esteeksi työaikataulut kannustimien puutteen sopivan tarjonnan puuttumisen tarjonnan kalleuden ja työnantajan tuen puuttumisen perehdytystä on rehtorien mukaan tarjolla mutta siihen ei osallistuta arvoisa puhemies on syytä myös kysyä mitä aloitteessa esitettyjä ja samansuuntaisia toimia on jo tehty ja tehdään opetuksen ja oppimisen kansainvälisen tutkimuksen talis kaksituhattakahdeksantoista tulosten mukaan yli yhdeksänkymmentä prosenttia opettajista kehittää ammatillista osaamistaan hyödyntämällä esimerkiksi ammattikirjallisuutta osallistumalla erilaisiin kursseihin ja opettajaverkostoihin sekä tekemällä opintovierailuja

saamme näistä asioista ensi keväänä seuraavan raportin lakiesitys nostaa esille opettajien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat sellainen kuuluukin jokaiselle opettajalle suunnitelma ja siihen liittyvä keskustelu on osa pedagogista johtamista ja oppilaitoksen osaamisen johtamista on tärkeää että oppilaitoksilla on tähän valmiudet elämme suuressa murroksessa työtä häviää ja muuttuu esimerkiksi automatisaation vuoksi aivan uudenlaisia työpaikkoja syntyy työelämä muuttuu ja sen vaatimukset kasvavat myös opettajilla työsopimuslain työnantajan yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on huolehdittava siitä että työntekijä voi suoriutua työstään myös toimintaa tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä kun puhumme opettajien täydennyskoulutuksesta emme saa unohtaa koulujen johtajia rehtoreita johtaminen ja johtajuus on tärkeää jotta koulutus kehittyy kun rehtori heittäytyy ja innostuu into tarttuu koko kouluyhteisöön arvoisa herra puhemies esityksen taloudelliset vaikutukset edellyttävät lisäselvityksiä koulutuksen ajaksi tarvitaan esimerkiksi sijaiset jotta lapset ja nuoret eivät jää heitteille jos kahdeksankymmentä suomalaista opettajaa käy kerran vuodessa viisisataa euroa maksavassa koulutuksessa kulut ovat neljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa voidaanko tällaisia lukuja ja summia antaa vaikeuksissa olevien kuntien maksettavaksi sellaiset varat tulee varata valtion talousarvioon toki ensi vuodelle niitä ei ole varattuna jotta meillä on tulevaisuudessakin maailman parhaat opettajat ja kukoistavat rehtorit tarvitsemme jatkuvaa oppimista sivistys kantaa arvoisa

kiitos edustaja risikolle hyvästä aloitteesta

itsekin olen opettajataustainen koulutukseltani ensinnäkin muutama sana jotka halusin poimia tähän puheeseen siitä mitä esittelypuheenvuorossa risikko sanoi eli että se on suunnitelmallista ja että se tapahtuu työajalla se on täällä selkeästi sanottu jokaisessa kohdassa opettajat ovat erittäin vahvasti sitoutuneita työhönsä ja varmasti kouluttavat itseänsä perehtyvät aiheeseen tutkivat ja täydentävät osaamistaan mutta moni tekee sitä vapaa ajalla ja kyllä työnantajan pitää pystyä siihen tarjoamaan mahdollisuus että se myös tapahtuu työajalla me olemme aikaisemmin puhuneet täällä salissa koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta opettajankoulutuksessa ei ainakaan aikaisemmin annettu minkälaisia valmiuksia opettajille miten se tunnistetaan ja miten siihen tartutaan myös tämänsuuntaista täydennyskoulutusta on hyvä saada asiasisällöt muuttuvat nopeasti jokaisessa oppiaineessa ja siinä suhteessa täydennystä tarvitaan mutta myös opetusmenetelmät muuttuvat se mitä opettajille opetettiin opettamisesta pari kolmekymmentä vuotta sitten on on monelta osin jo vanhettunutta tämä lakipaketti koskee niin kuin esittelyssä sanotaan koko opetuksen kenttää varhaiskasvatusta perusopetusta lukiota ammatillista koulutusta ammattikorkeakoulua yliopistoa mutta myös vapaata sivistystyötä mitä ei pidä unohtaa ja sitten tämä johtamisasia rehtoreitten rooli mikä tässä edellisessä puheenvuorossa tuli on ihan aiheellista nostaa johtaja johtaja ja rehtori luovat sen ilmapiirin henkilöstön piiriin miten asioita viedään eteenpäin ja ja oikealla ilmapiirillä ja oikealla otteella saada hyviä tuloksia

arvoisa herra puhemies

kasvatusammattilaiset laativat kehittämissuunnitelmia olen itsekin ollut niitä sekä esimiehenä että työntekijänä tekemässä tässä mielessä suunnitelmallisuutta ja käytännön tekoja on jo olemassa ja aloitteen arvioinnissa onkin syytä miettiä mitä uutta se toisi mukanaan mikä olisi siis asian pihvi ala ei itsessään kaipaa yhtään enempää papereita hallinnollista näpertelyä jossa aikaa hukataan toissijaisiin asioihin lakialoite ei tähän pyrikään mutta aloitetta arvioitaessa tämä tulee ottaa huomioon on kuitenkin tosiasia kuten aloitteessakin viitataan että ammatillisen osaamisen kehittämisessä sen laadussa ja määrässä on alueellisia eroja työnantajien välillä on eroja usein ne myöskin heijastelevat kuntien taloustilannetta ja ylipäätään tekemisen kulttuuria opetuksen ja oppimisen kansainvälisen tutkimuksen talis tulosten mukaan yli yhdeksänkymmentä prosenttia opettajista kehittää ammatillista osaamistaan hyödyntämällä ammattikirjallisuutta osallistumalla erilaisiin kursseihin ja opettajaverkostoihin sekä tekemällä opintovierailuja lukemat ovat siis sinällään varsin korkeat